Arvoisa puhemies, Suomen pääministerin Juha Sipilän puhe oli konkreettinen, jämäkkä ja erityisesti Suomen EU puheenjohtajuuskautta lämmittelevä tulevaisuuspuhe.

Suomen maapinta alasta on lähes 70 prosenttia metsiä, joten meillä jos kenellä on osaamista metsien hoidosta ja myöskin kestävästä käytöstä. Euroopan ja Afrikan metsärahasto on kannatettava sekä ilmastollisesta että työllisyysnäkökulmasta. Tämän salin parlamentaarikkojen ja Euroopan parlamentin katsetta pitäisi kuitenkin kääntää myöskin pohjoisiin arktisiin kysymyksiin. Siellä arktisella alueella, missä itsekin asun, on paljon potentiaalia ja annettavaa Euroopalle. Meillä on rikkaat luonnonvarat, luonto, osaaminen ennen kaikkea, mutta me tarvitsemme myöskin kiperästi ja kiihkeästi Euroopan panoksia tänne arktiselle alueelle.